Arvoisa puhemies, hyvä Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentti Caldeira, arvoisa komission jäsen, haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta arvokkaasta työstä eurooppalaisen veronmaksajan hyväksi. EUn tileissä sallitaan kahden prosentin virhemarginaali. Näkisin, että erityisesti palkat ja muut hallintokustannukset pitää pystyä tekemään tarkemmin.

Sen sijaan on muita kustannusryhmiä, joissa kahden prosentin virhemarginaalin saavuttaminen tuntuu olevan vaikeaa, jopa mahdotonta. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan koheesiopolitiikassa jopa 11 prosenttia korvatuista kokonaismääristä on sellaisia, joita ei olisi pitänyt käyttää ollenkaan. Tilanne on ollut sama myös kahtena edellisenä vuotena.

Jatkossa on pystyttävä toimimaan entistä huolellisemmin ja kustannustehokkaammin, ja hakumenettelyä on yksinkertaistettava.